Arvoisa puhemies, minäkin olen elänyt ja elän vieläkin pienessä maassa. Haluaisin kysyä Soinilta, että eikö juuri tässä tapauksessa Irlanti näyttänyt pienen maan suuren voiman, koska se pisti melkein koko Euroopan polvilleen. Nyt pitkällisen keskustelun jälkeen pieni Irlanti, aivan niin kuin pieni Suomi, haki turvaa Euroopan unionista ja haluaa omalta osaltaan vahvistaa Euroopan unionia.